ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies käsiteltävänä on siis hallintovaliokunnan mietintö laiksi kotouttamisen edistämisestä tässähän laajennetaan tätä kotoutumisen edistämisestä annettua lakia niin että ilman huoltajaa oleva lapsi tai nuori jolle on myönnetty myönnetty oleskelulupa hänen haettuaan suomessa alaikäisenä kansainvälistä suojelua

itse periaatteessa tätä tehtyä muutosta kannatan on todettu monissa tutkimuksissa ja selvityksissä että ylipäänsä kotouttamisella on erityisen myönteiset vaikutukset ja kun puhutaan nimenomaan nuoresta niin niin nämä vaikutukset ovat ovat vielä myönteisemmät on myös johdonmukaista että kun lastensuojelulaissa on aiemmin tullut voimaan tämän vuoden alussa muutos jossa lastensuojelun jälkihuollon yläikäraja on nostettu kahteenkymmeneenviiteen vuoteen niin myös tähän kotoutumislakiin ehdotetulla muutoksella asetettaisiin maahanmuuttajataustaiset nuoret samaan asemaan perussuomalaiset ovat tähän jättäneet vastalauseen josta ymmärrän sen osan jossa he arvostelevat sitä että hallituksen esitys tästä kotoutumisen kotoutumisen edistämisestä ei liity koronaan poikkeusoloissa on periaatteessa lähdetty siitä että nyt käsitellään vain

tästä poikkeaa mutta näiltä muilta osin en tätä perussuomalaisten kritiikkiä allekirjoita erityisesti he ovat arvostelleet sitä että suomesta tulisi houkuttelevampi kohde hakea kansainvälistä suojelua ja se johtaisi jopa jonkinlaiseen turvapaikkashoppailuun mitä itse pidän epätodennäköisenä tässähän on kysymys lähinnä palveluista ei ole kysymys siis siitä että kotoutumislain mukaiseen jälkihuoltoon sisältyisi säännöksiä etuuksista

jo totesin tämä hallituksen esitys on kannatettava ja siinä mielessä niin kuin tuossa edustaja räsänenkin viittasi että lastensuojelulaissa jälkihoidon yläikärajaa nostettiin sinne kahteenkymmeneenviiteen vuoteen tämähän on siinä mielessä looginen myöskin tältä osin ja tietysti tässä on hyvä huomioida se että alaikäisenä tulleet turvapaikanhakijat eivät tietenkään sinällänsä ole ole välttämättä aina lastensuojelutoimenpiteitten piirissä mutta niin kuin on pystytty osoittamaan niin totta kai on äärimmäisen tärkeää että kotoutuminen onnistuu ja että heillä on mahdollisuus näihin palveluihin muistan että tuossa lähetekeskustelussa myöskin kysyin että onkohan valiokunnassa tarkoitus kuulla tästä niin sanotusta ankkurilapsiasiasta eli eli kun siitä oli jonkun verran keskustelua että onko mahdollista että tässä tässä voisi olla sitten jotakin kiihoketta siihen suuntaan siihen suuntaan mutta ilmeisesti tässä valiokunnan lyhyessä mietinnössä ja lyhyessä kuulemisessa ei tähän asiaan ole todennäköisesti otettu otettu mitään kantaa täällä ei taida olla hallintovaliokunnan ihmisiä paikalla että olisivat voineet vähän valottaa minkälaisia asioita on noussut noussut esille tuossa kuulemisessa mutta arvoisa puhemies varmasti näillä näillä saatesanoilla hallituksen esitys on erittäin hyvä ja eteenpäin vietävä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksitoista kaksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä verojaoston puheenjohtajana esittelen valiokunnan valiokunnan mietinnön eli tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia väliaikaisesti siten että koronakriisin hoitoon liittyvistä tarvikkeista kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat säädettäisiin verottomiksi ja tässä oikeastaan perusteena on se että näitä kotimaisia ja eu alueen suojavarusteiden tuottajia kohdeltaisiin tasavertaisesti eun ulkopuolisiin tuottajiin verrattuna nimittäin heitä koskien komissio on aiemmin tehnyt päätöksen jonka mukaan näiden tavaroiden tuonti alueelle olisi vapautettu verosta ajalle kolmaskymmenes ensimmäistä seitsemättä eli kysymyksessä on se että tällä esityksellä korjataan komission päätöksestä ja arvonlisäverotusta koskevista säännöksistä aiheutunutta epäneutraalia verokohtelua sinänsä tämä on ihan hyvä esitys ja tätä on valiokunnan asiantuntijakuulemisissa kyllä puollettu ja valiokunta toteaa että tätä esitystä kannatamme olemme sitä hyväksymässä ja toteamme että pidämme rajausta mikä tässä on tehty oikeana ja komission antaman ohjeistuksen mukaisena sen verran tästä rajoituksesta meillä käytiin keskustelua että tässä jouduttiin tekemään tällainen kysymyskierros varmistuskierros vielä sen suhteen mikä on komission tulkinta näistä nimenomaisista rajauksista nimittäin komissiolta saadun tiedon mukaan yksityiset toimijat jotka tuottavat julkisia terveydenhuoltopalveluja esimerkiksi kunnan terveydenhuoltopalvelujen kokonaisulkoistusta voisivat rinnastua komission muihin julkisoikeuden laitoksiin eli tämä koskisi kyllä näitä tapauksia mutta komission kannan mukaan tämä arvonlisäverovapautus ei kata yksityisten toimijoiden tuottamaa yksityistä terveydenhuoltoa

eun ulkopuolisen tuonnin suhteen muuttuvat niin varmasti myös täällä sitten tämä lakiesitys saa

puhemies kristillisdemokraatit ja kokoomus ovat jättäneet tähän vastalauseen ja mielestämme kyllä syystä koska tällä hetkellä moni muu eun jäsenvaltio on säätänyt tämän nollaverokannan tai alennetun verokannan näille suojavarusteille ja muille koronan vastaisen toiminnan tarvikkeille ja esimerkiksi hollannissa on vapautettu myös yksityishenkilölle tapahtuva maskien myynti kun meillä suomessa ei tämä yksityishenkilölle tapahtuva myynti ole ollut edes keskustelussa vaan vaan tosiaankin keskiössä on ollut ainoastaan myynti sote alan toimijoille siinä mielessä tämä hallituksen rajaus että tämä on tarkoitettu ainoastaan julkisen puolen terveydenhuollon tuntuu kyllä hyvin ideologiselta jos katsotaan näitä muita maita niin siellä ovat ainakin italia itävalta viro ja irlanti jotka ovat sallineet nollaverokannan ja sen lisäksi alennetut verokannat on belgiassa ranskassa kreikassa puolassa ja ja portugalissa ja nämä maat eivät tee minkäänlaista jaottelua yksityisen ja julkisen palveluntarjoajan välillä siinä mielessä tuntuu aika kummalliselta että suomessa sitten on päädytty päädytty tämäntyyppiseen rajaukseen

nollaverokannan soveltaminen laajasti julkisessa valvonnassa oleville terveyden ja sairaanhoitoalan sekä sosiaalihuoltoalan toimijoille on varmasti sellainen talouden täsmätoimi jolla jolla saadaan varsin kohdennetusti tuettua näitä toimijoita ja taisteltua yhdessä tätä pandemiaa vastaan jos ajatellaan nyt suomessakin tilannetta niin meillä on kuntia joissa on tehty osaulkoistuksia ja meillä on kuntia jotka ovat mukana tällaisissa yhteistoimintayrityksissä niin siinäkin mielessä voin vain kuvitella mikä on se byrokratian määrä kun jälkikäteen ruvetaan katsomaan kellä on ollut se hankintavastuu näissä asioissa ja onko nyt jotakin suojavarustetta käytetty sitten sitten minkätyyppiseen toimintaan meillä on paljon kuntia joissa esimerkiksi vaikkapa kehitysvammapuolen asumisyksiköt tai vanhustenhuollon yksiköt on järjestetty joko osaulkoistuksena tai yhteistyöyritysten kautta sen tähden toivoisin että tässä vielä kun mennään pykälien yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunnasta löytyisi ymmärrystä olla tukemassa tätä kristillisdemokraattien ja kokoomuksen esitystä että näiltä osin ei tehtäisi eroa siinä onko toimija

rouva puhemies hallitus on monella tavoin hoitanut hyvin mallikkaasti tätä tänäänkin on syytä antaa siitä kiitos että olemme näin hyvässä tilanteessa mutta pitkin kevättä on kyllä ihmetyttänyt se miten nihkeää hallituksen suhtautuminen on ollut yksityisten terveyspalvelutuottajien ikään kuin mukaan ottamiseen tähän näihin näihin yhteisiin talkoisiin ja onpa ollut kysymys sitten testaamiskapasiteetin laajentamisesta tai vaikkapa siitä millä tavoin näitä suojatarvikkeita on terveyspalvelujen tuottajille toimitettu niin

ovat jatkuvasti joutuneet ikään kuin puoliaan pitämään ja tässäkin suhteessa kyllä toivoisin että edustaja viitanen nyt vähän tarkemmin perustelisi sitä että miksi miksi sitten näissä muissa eu maissa joita on pitkä lista lueteltu tuossa vastalauseessa on pystytty yhtä lailla säätämään tämä alennettu nollaverokanta myös yksityisen terveydenhuollon tuottajille eikä ole tehty tehty eroa siinä yksityisen ja julkisen palveluntarjoajan välillä

arvoisa rouva puhemies aivan erinomainen esitys hallitukselta kokoomusta ja kristillisiä on ehkä hieman hankala ymmärtää kuten verojaostossa totesimme komission kanta on selkeä sen mukaan vapautus ei kuitenkaan kata yksityisten toimijoiden tuottamaa yksityistä terveydenhoitoa ja tämän vuoksi valiokunta ei pidä mahdollisena laajentaa

on otettu huomioon siten kuin se on sanottu arvoisa
arvoisa rouva puhemies en ole verojaoston jäsen mutta kun kuuntelin tätä keskustelua ja sitä mitä käytiin valtiovaroissa tänään niin niin on helppo yhtyä tähän verojaoston puheenjohtajan esille tuomaan asiaan tästä että tämä koskisi vain

julkista sektoria mitä edustaja saramokin totesi niin eu maissahan on erilaisia järjestelmiä siellä yksityisen vastuu on on joissakin asioissa huomattavasti julkisen ja tässä on tämä vaihteluväli aika suuri tietenkin tällä pyritään nyt siihen että meillä euroopassa ja ennen kaikkea suomessakin toivoisi lähtee omaa valmistelua liikkeelle ja ja sillä tavalla tuetaan niitä jotka lähtevät valmistelemaan että arvonlisäveroa ei tuolta ajanjaksolta tarvitsisi tarvitsisi tulouttaa mutta nähtäväksi jää kovin lyhyt on tämä aika kun on heinäkuun loppuun lähinnä sitä mietin miten kerkeää mutta toisaalta voisi pistää homman tulille ja tällä tavalla meidän huoltovarmuuttamme parantaa tässä epidemiassa aasian maat ovat olleet merkittävässä osassa tässä ennen kaikkea suojainten osalta tuo on todella hyvä kysymys

lähdetäänkö komission kantaa vastaan taistelemaan olen kyllä kuullut joskus sanottavan täälläkin että jos komissiolta lähdetään kysymään niin sieltähän saadaan semmoinen vastaus kuin halutaan mutta oletan että tässä tapauksessa näin

arvoisa puhemies kyllä se näin on että tässä on tätä tulkintaa varmasti meillä haluttu noudattaa täytyy muistaa että tässähän on sinänsä kysymys seitsemän miljoonan euron verotuesta yksityisille terveysfirmoille nimenomaisesti näille yksityisille silloin kun nämä kohdistuvat julkiseen palvelutuotantoon ja tämä komission rajaus joka on sieltä varmennettu koskee nimenomaan niitä tapauksia mitkä on rajattu ulkopuolelle missä tätä yksityistä

tämä nimenomainen esitys on tehty siksi että tällä ehkäistään epäreilua kilpailutilannetta niissä tilanteissa kun tulee eun ulkopuolelta näitä tarvikkeita eli tässä halutaan myös nämä kotimaiset ja eun sisäiset hankinnat tehdä tasapuoliseksi verokohtelultaan ja tästä on kysymys kaiken kaikkiaan tässä esityksessä saa ehkä hieman väärän kuvan kun täällä puhutaan ideologisista valinnoista ja siitä että tämä ei koskisi yksityisiä sillä kyllähän tämä nimenomaan juuri

ensinnäkin on huomionarvoista se mikä tässä kdn ja kokoomuksen vastalauseessa tuodaan esille että ylipäätänsä nollaverokannan asettaminen on jo lähtökohtaisesti tämän direktiivin vastaista mutta kun on tämmöinen poikkeustila niin on lähdetty siitä että komissio on todennut että se ei nosta tässä tilanteessa jäsenvaltiota kohtaan rikkomusmenettelyä eli voidaan kysyä että missä puolella salia ovat ne puolueet jotka kulkevat nyt siinä komission talutusnuorassa niin ahkerasti että vaikka komissio sanoo että ei aloiteta rikkomusmenettelyä niin siitä huolimatta eivät uskalla tehdä tätä tätä päätöstä sitten kun pohditaan myös sitä että missä ovat ne pörriäisten tukijat niin nimenomaanhan tällä sanotaan että kokonaisulkoistuksen tehneet kyllä saavat tämän nollaverokannan elikkä kun yksityinen bisnes on on ottanut hoitaakseen koko kunnan terveystoimen niin sinne kyllä todennäköisesti saadaan nyt sitten tämä mutta sitten kun siellä on se kehitysvammaisten hoivalaitos jota ehkä joku

paikalliset yrittäjät monta kertaa vielä naisvaltaiset yrittäjät näitä pieniä hoitokoteja pyörittävät niin ei heille ei kuulu tämä vielä haluaisin tietää sen millä tavalla ratkaistaan esimerkiksi pohjanmaalla viiskunta jolla on muistaakseni sellainen yhteisyritys josta viisikymmentäyksi prosenttia omistavat ne ympäristökunnat ja oliko neljäkymmentäyhdeksän prosenttia sitten pihlajalinna että mitenkäs tämmöisessä tilanteessa sitten kuka katsoo tämän että onko tämä nyt sitten yksityistä vai julkista vai jonkunlaista yhteisyritystä ja miten tämä hankinta on tapahtunut tässä tämän kriisin alussa huomattiin että siellähän sairaanhoitopiirien kautta olisi pitänyt näiden suojavarusteiden kulkeutua niin yksityiselle puolelle kuin julkiselle puolelle mutta kellä oli se hankintavastuu näissä tilanteissa se jäi niin kuin ikävästi ilmaan ja sen takia se että nyt ideologisesti rajataan että nämä yksityiset toimijat eivät pysty olemaan tässä mukana mutta jos olet tarpeeksi iso jättiyritys ja olet koko kunnan

arvoisa puhemies kyllä sitten nämä väitetyt ideologiset silmälasit löytyvät tässä tapauksessa ihan eun komissiolta ja myös suomen valtiovarainministeriön vero osastolta siellä siellä nämä tulkinnat on on tehty tässä sitten tietenkin joka tapauksessa kun tämä tuki on rajattu koronan hoitoon joudutaan tätä rajanvetoa käymään koska näitä varusteita varmasti käytetään myös muuhun kuin koronan hoitoon ja niitä tilanteitahan tämä verovapaus ei koske eli se pahin byrokratiahan tulee siitä että joka tapauksessa tätä joudutaan seuraamaan ja jos haluaisi olla täysin byrokratiaa vastaan ei tietenkään haluaisi edes kannattaa tällaista esitystä mielestäni on loogista tätä kannattaa ja todeta hyväksi että saadaan nimenomaan kotimaiset ja eun sisäiset tilanteet tasavertaiseksi eun ulkopuolelta tulevaan siinähän tämä pihvi on

arvoisa puhemies lyhyesti olisin vain täsmentänyt että kyllähän se vanhustenpalvelulaitos tai mikä tahansa yksityinen toimija joka tuottaa sitä julkista kaikkien saatavilla olevaa hyvinvointivaltion palvelua kunnille palvelua ovat tässä mukana että mukana ei ole se täysin yksityinen toiminta ja ja en ymmärrä miksi juuri sitä kristilliset haluavat tässä tukea

rouva puhemies edustaja essayah tuossa erittäin hyvin valaisi sitä miten tässä on jätetty väliinputoaja asemaan nimenomaan nämä pienet monesti aika naisvaltaiset yritykset sijaan tämän mekanismin kautta ne kohteet joissa on tapahtunut sitten näitä totaaliulkoistuksia suurten yritysten johdosta ovat ovat tähän sisällytettyjä mutta ihan yleisesti haluan haluan sen todeta että vaikka vaikka tässä arvostelun kohteena ovat nyt juuri nämä välinputoaja asemaan joutuneet yritykset niin kaiken kaikkiaan tämä esityshän on erittäin hyvä ja on erittäin tärkeää että monella tavoin pyrimme turvaamaan sen että kotimaisia hankintoja esimerkiksi testausvälineistön ja ja suojamateriaalien suhteen tuettaisiin ja kannustettaisiin toivottavasti syksyllä ole toisen aallon edessä mutta mikäli sellainen tulee niin on todella tärkeää että omasta huoltovarmuudesta ennen muuta suomessa mutta myös euroopan unionin alueella kykenemme huolehtimaan

arvoisa puhemies vielä nostan yhden tämmöisen epäneutraliteettiasian esille ajatellaanpa työterveyshuoltoa meillähän on on paljon sellaisia kuntia joissa työterveyshuoltoa pyöritetään terveyskeskuksen yhteydessä ja se on sitä

julkisen toimijan tarjoamaa työterveyshuoltoa sitten meillä on olemassa yksityisiä työterveyshuoltoja jos ajatellaan että meillä on sairastunut ihminen niin onko se sitten työnantajasta kiinni minkätyyppisen verokohtelun kohteeksi vaikkapa hänen testauksessaan käytettävä käytettävä välineistö on joutunut minun mielestäni tämmöinen rajaus minkä hallitus on tässä tehnyt tämän entisestään byrokraattisemmaksi ja vaikeammaksi edustaja viitanen on siinä aivan oikeassa kun hän sanoi että tässä joka tapauksessa joudutaan hiuksia halkomaan kun mietitään onko tämä nyt juuri koronan hoitoon tarkoitettua koska se on ihan selvää että nämä suojaessut ja erilaiset takit ja muut vastaavat ovat pitkälti myös niitä ihan normaaleja

kun ajatellaan että hammashoitotyössä niitä pärskeitä ja roiskeita on niin se suojaa paljon paremmin kuin tähän mennessä kehitetyt suojavarustukset kyllä näitä tämmöisiä neutraliteettiongelmia tämän esityksen esityksen sisällä on ja niitä vielä tällä hallituksen esityksellä lisätään mutta aivan niin kuin edustaja räsänen totesi kaiken kaikkiaan totta kai tämä on nyt äärimmäisen tärkeätä ja näin pitää toimia tämä esitys sinällänsä muuten on kannatettava mutta turha oli luoda tämän sisälle sitten tämäntyyppisiä ideologisia jakolinjoja

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässähän on todellakin kysymys yhteisöveron jako osuudesta tämä on yksi toimenpide jolla valtio vaikeina aikoina tukee kuntia koronakriisin yli ja tämä on tietenkin sinänsä hyvin tärkeä esitys tässä kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin kymmenellä prosenttiyksiköllä eli kolmestakymmenestäkahdesta pilkku kolmestatoista prosentista neljäänkymmeneenkahteen pilkku kolmeentoista ja vastaavasti sitten valtion osuutta tästä alennettaisiin tämä on tärkeä kokonaisuus kokonaisuus kuntien kannalta ja kaiken kaikkiaan yhteisöveron tuottoja kuntien hyväksi tämä siirtää reilu viisisataa miljoonaa euroa kaikkinensa tämän esityksen vaikutukset yksittäisiin kuntiin tietenkin vaihtelevat lähinnä sen mukaan kuinka suuri osuus kuntien verotuloista muodostuu yhteisöverosta ja luonnollisesti ne joissa yhteisöveron merkitys on suuri hyötyvät juuri tästä esityksestä eniten mutta toisaalta myös menetykset ovat näissä kunnissa isoimmat valiokunta toteaa että se pitää tätä mallia perusteltuna tämä kompensoi valiokunnan mukaan oikealla tavalla kuntien verotulojen vähenemistä asiantuntijakuulemisessa muun muassa kuntaliitto on tätä puoltanut ja ja on puollettu tapaa jossa merkittävä osa valtion tukikokonaisuudesta kohdennetaan yhteisöveron kautta sillä koronaviruspandemian vaikutus yhteisöveron tuottoon on suhteellisesti suurin täytyy muistaa tosiaan että tässä on monia keinoja millä kuntia tuetaan tämä yhteisövero ositus on yksi sitten tulevat nämä valtionosuudet tulee harkinnanvaraista tukea ja tulee myös tukea sairaanhoitopiireille eli tämä on yksi osa tätä tärkeää kokonaisuutta

verotuloihin perustuvassa valtionosuuksien tasauksessa me kirjasimme tänne puhemies valiokunnan näkemykseksi myös sen että että tässä vaiheessa ei ole aiheellista lähteä sen tarkemmin tarkastelemaan erikseen yksittäisten kuntien jako osuuksia niiden tarkistustarpeet arvioidaan myöhemmin valiokunta pitää tärkeänä että valtioneuvosto seuraa kuntatalouden kehitystä ja yksittäisten kuntien verotuottojen muutoksia
arvoisa rouva puhemies aivan niin kuin edustaja viitanen tuossa totesi tämä on yksi osa sitä niin sanottua kuntapakettia ja sinällänsä tarpeellinen yli neljäsataa miljoonaa tälle vuodelle ja noin sata miljoonaa sitten seuraavalle vuodelle tosiaankin valiokunnassa käytiin keskustelua siitä ja tänään vielä vähän pahoiteltiin sitä että aikaa ei sitten enemmän ollut tässä käyttää tähän ja pyytää ehkä laajemmalti vielä kuulemista siitä miten kunnissa nyt koetaan tämä tilanne ja sen akuutti vaikutus koska jos ajatellaan että tästä summasta on menossa viisikymmentäkuusi prosenttia eli noin kolmesataa miljoonaa kymmenelle suurimmalle suomalaiselle kunnalle ja pelkästään kolme suurinta kuntaa kuittaavat tästä kaksisataakaksikymmentä miljoonaa niin todellakin sitten rippeet jäävät suomen muulle kuntakentälle siinä mielessä on tosi tärkeätä että tämä koko yhteisöveron jako osuuden korotus tulee sinne normaalin valtionosuustasauksen piiriin mutta se tapahtuu sitten kahden vuoden viipeellä ja siinä tietysti tulee sitten se se ongelma että että nämä kustannusrasitteet siellä kunnassa ovat tässä ja nyt ja rahat joissakin kunnissa lähestulkoon loppu siinä mielessä

edelleenkin on syytä seurata kuntien tilannetta ja sitä miten kuntatalous kehittyy ja myöskin niitten yksittäisten kuntien kokonaisverotuottojen muutoksia ja siinä mielessä olen ihan tyytyväinen että tänne sitten saatiin kirjaus siitä että kuntien yhteisöveron jako osuuden määräaikainen korotus ei täten anna aihetta tarkastella tässä vaiheessa yksittäisten kuntien jako osuuksia vaan niiden tarkistustarpeita arvioidaan myöhemmin tuolla valiokunnassa myöskin tuli esille että on mahdollista että kun tämä tasaus sitten tehdään peruspalveluitten valtionosuuksien kautta siinä sitten voi ajatella että näitä kompensaatioita sattuu niin että jonkun kohdalla ehkä tässä tilanteessa annetusta rahasta tulee ikään kuin ylikompensaatiota ja jonkun kunnan kohdalla alikompensaatiota kuulimme kuulimme semmoista toisen käden tietoa että joku olisi jossakin näitä laskeskellutkin jonkunlaisilla jonkunlaisilla mittareilla kaiken kaikkiaan on todettava että kuntien valtionosuuksien tasausjärjestelmä on niin monimutkainen että oikeastaan täällä eduskunnassa tarvittaisiin semmoinen kurssi meille kaikille kansanedustajille että päästäisiin jotenkin kärryille siitä miten tämä kaiken kaikkiaan tapahtuu kun tässä on kysymys vielä yhteisöveron tuotosta jossa sitten jo lähtökohtaisesti sen yhteisön esimerkiksi vaikka yrityksen kotipaikka ja sitten toimipisteet ja niitten työntekijämäärät ja sieltä kertyneet verotulot on aikamoinen härdelli kun lähtee pohtimaan miten sitten lähdetään tasaamaan sitä ja kun se viedään siihen tasausjärjestelmän piiriin niin

että ei ei löydy varmaan niin rohkeaa kansanedustajaa joka sanoisi että tämä on meidän kunnalle juuri se oikea summa mikä tästä pitäisi saada sen takia toivonkin että tähän tosiaankin tarvittaessa palataan myöhemmin ja katsotaan kuntien tarve on kuitenkin joka tapauksessa suuri ja ne tarvitsevat

arvoisa puhemies valtio ohjaa kunnille taloudellista tukea koronaviruspandemian aiheuttamien vaikutusten johdosta montaa eri reittiä jo aikaisemmin täällä on käsitelty verojärjestelyistä johtuvien veronlykkäysten korvaamista kunnille viidelläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla se on jo käsitelty ja nyt on sitten esillä tämä yhden pilkku neljän miljardin euron paketti jossa kohdistetaan sairaanhoitopiireille valtionavustuksia sen johdosta että korona on aiheuttanut lisäkustannuksia ja sairaanhoitopiireissä on ollut tiettyä tyhjäkäyntiä sen johdosta että

on lykätty sitten valtionosuutta korotetaan harkinnanvaraiseen valtionosuuteenkin on tulossa tietty korotus ja sitten on tämä nyt esillä oleva kuntien yhteisöveron jako osuuden korottaminen tälle vuodelle jossa valtio luopuu yhteisövero osuudestaan kuntien hyväksi kymmenen prosenttiyksikön verran se on selvä tietysti että näin kaavamaisella ratkaisulla ei päästä täsmälleen oikeaan tulokseen mutta kuten täällä on todettu ja se on todettu myöskin valiokunnan mietinnössä että tämä sitten aikanaan otetaan huomioon myöhemmin tehtävässä valtionosuuksien tasauksessa jos ja kun tietyt kunnat saavat liikaa ja jotkut toiset liian vähän ainoa mahdollisuushan on toteuttaa tämmöinen kaavamainen ratkaisu se on joka tapauksessa selvää että kokonaisuutena tämä menee juuri oikeille kunnille eli niille jotka ovat menettäneet yhteisöverotuloja

arvoisa rouva puhemies aikoinaan meilläkin kaupunginkamreeri arvioi kuntien verotulot omalla laskukaavallaan ja opetti meille meille valtuutetuillekin tai ainakin hallituksen jäsenille sen ja aika pitkä kaava se kaiken kaikkiaan oli millä sitä verotuloa arvioitiin nykyisinhän ne tulevat kuntaliiton arvioiden pohjalta tässä on jo mainittu tämä iso potti yksi pilkku neljä miljardia kunnille ja siitä osa menee sairaanhoitopiireille jotka ovat varmasti tärkeässä osassa saada tätä rahoitusta niihin kustannuksiin mitkä on aiheuttanut tämä kuntien osuus tässä on määritelty prosenttiluvuilla ja korotettu sitä tuo kymmenen prosenttiyksikköä siis kokonaisvaltainen tarkastelu käyty se on aivan selvä että se ei kohdennu kaikkia kuntia kohtaan tasavertaisesti koska meillä on erilaisia kuntia on palveluvaltaisia kuntia missä palveluala on on valta alana ja sitten on teollisuusvaltaisia ja tällä hetkellä teollisuus on porskuttanut ainakin näihin päiviin saakka tosi hyvin ja ne menetykset eivät ole olleet merkittäviä suurien kaupunkien menetykset näkyvät ihan selvästi verotulojen osalta oman kuntani verotulojen menetys nyt en ole ihan varma oliko se kahden kuukauden vai kolmen kuukauden osalta vain kolme miljoonaa euroa elikkä elikkä vaikka isompaa teollisuutta nyt ei niin hirveästi olekaan enää niin kuitenkin vielä korona ei ole päässyt vaikuttamaan sillä tavalla joillekin tämä tämä saattaa olla hyvä tulo ja toisille menetys mutta kaikkihan tässä saavat nyt kumminkin että eihän päinvastoin tuloa kunnalle että ei voi laskea että on on saanut saanut nyt vähemmän mitä verojaoston puheenjohtajakin totesi tuossa niin niin varmaan syksyllä joudutaan tarkastelemaan tätä kuntien saamaa verotuottoa ja arvioimaan se sitten budjetissa seuraavalle vuodelle kiitoksia

arvoisa rouva puhemies tämäkin esitys on kannatettava kunnat ovat joutuneet taloudellisesti tiukoille koronaepidemian aikana ja tämä on yksi osa siitä tuesta joka on kunnille todellakin välttämätön siinä mielessä on erittäin hyvä että tämä yhteisöveron jako osuuden määräaikainen korotus toimitetaan no ihmetystä on kuitenkin herättänyt kunnissa se että tästä suurin osa menee suuriin kaupunkeihin eli viisikymmentäkuusi prosenttia tästä menee kymmenelle suurimmalle kaupungille ilman tätä valtionosuuksien tasausta no tässä

mietinnössä todetaan että että tämä jako osuuden korotuksen perusteella laskettu yhteisöveron tuotto otetaan huomioon myöhemmin tehtävässä verotuloihin perustuvassa valtionosuuksien tasauksessa mikä tullee sitten kahden vuoden kuluttua tasauksena kunnille kunnille ja ja nämä arvioidaan myöhemmin tämä esitys on varmasti aika pikaisesti tehty ja pikaisesti myös käsitelty valiokunnassa valiokunnan ulkopuolisena herää vain kysymys siitä olisiko ollut hyvä nämä nostaa ihan ponnen tasolle jotta tämä olisi myös selkeää että että myöhemmin nämä tarkistustarpeet todellakin arvioidaan nythän ne ovat lähinnä tässä tekstiosassa

samalla on todettava että tämä toimenpide ei yksin kuntia tästä ahdingosta pelasta eli tarvitaan muitakin muitakin toimenpiteitä jotta kunnat selviytyvät myös tulevista hoito ja hoivataakoista ja siitä hoito ja hoivavelasta joka niille tänä aikana on kertynyt sekä tietysti kaikista muista lakisääteisistä tehtävistään

arvoisa rouva puhemies suomessa uudenmaan kunnat tukevat voimakkaasti koko muuta maata nyt ja tulevaisuudessa ensikin vuonna uudenmaan kunnista lähtee verotuloja valtavat määrät muualle maahan ja se on oikein meillä on ikääntyviä kuntia ympäri maata on sellaisia tilanteita että ei voida nähdä että tulevaisuudessakaan he pärjäisivät omilla tuloillaan mutta nyt kyse on siitä että eduskunta ja kunnat ovat vaatineet kunnille koronamenetysten kompensaatiota ne saavat jotka menettävät ei nyt ole tarkoitus tehdä yleisiä tukia koko suomen kuntakentälle vaan yrittää kompensoida niitä menetyksiä joita tästä kriisistä on aiheutunut eivätkä ne kata läheskään kaikkia niitä menetyksiä esimerkiksi oma kuntani vantaa meillä on lentoasema meillä on valtavasti hotelleja meillä työttömyys nousi aivan hetkessä kahdeksasta prosentista yli kahteenkymmeneen prosenttiin meillä on sekä työntekijöiden maksamat verotulot että että yritysten maksamat yhteisöverot romahtaneet ja ja tämä tuki jota nyt valtiolta tullaan saamaan ei valitettavasti tule tule vantaata pelastamaan meillä uudellamaalla espoo kun katsotaan konsernitasolla on suomen ylivoimaisesti velkaantunein kunta vantaankin velka on korkea ei voi ajatella niin että nyt tässäkin tilanteessa nämä tuet jaettaisiin kuin sillä mitä kuntaliitto kunnat ovat vaatineet ja mitä eduskunta on peräänkuuluttanut ja minusta on hienoa että hallitus on näinkin paljon pystynyt irrottamaan rahaa kunnille tukemaan pahimmin kärsineitä kuntia ja ja toivon että tämä linja saa myös jatkoa kiitos

arvoisa rouva puhemies kyllä minä uskon että että moni kunta pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin pärjää itsenäisin toimin mutta se on sitten ihan eri keskustelun paikka tästä yhteisöveron jako osuuden määräaikaisesta korotuksesta pidän tätä hallituksen esitystä erittäin hyvänä ja perustelen sitä sillä että tässä on kyetty nopeassa aikataulussa tuomaan kunnille niitä toimia joita olemme peräänkuuluttaneet tämän hankalan koronapoikkeustilanteen johdosta tämähän on osa tätä yhden pilkku neljän miljardin euron kuntapakettia joka on jo nostettu esiin tässäkin keskustelussa

yhteisöverotuloja ovat yhteisöverotuloja ovat menettäneet erityisesti ne kunnat joilla on ollut isoja tappioita yritysten ja työntekijöiden osalta lomautusten myötä ja niin edelleen ja ja kuten edellisessä puheenvuorossa kuultiin niin toisaalta myös niiden kuntien verotuottomenetykset ovat suurimmat yhteisöveron tappioiden myötä tässä koronatilanteessa joten on ilmiselvää että jossakin määrin tämä yhteisöveron jako osuuden korotus kohdentuu erityisesti niille paikkakunnille joilla yritykset ovat en pidä tätä tätä niin isona epäsuhtana mutta siitäkin huolimatta näkisin tosi oleellisena että että me palaisimme tähän tähän silloin valtiovarainministerikin on todennut että syksyn aluksi keskitytään tähän isoon kuvaan ja katsotaan jälleen kerran uudestaan mikä on kuntien taloustilanne ja millä tavalla sitä voisi edelleen eduskunnan kautta auttaa ja koen että siinä yhteydessä on syytä tarkastella myös kuntakohtaisesti paremmin miten nämä yhteisöveron tuotot ovat sitten kohdentuneet ja tehdä mahdollisia korjaustoimenpiteitä mikäli tämä sitä vaatii pidän tätä hallituksen esitystä hyvänä

arvoisa rouva puhemies kiitoksia edustaja viitaselle jaoston puheenjohtajalle tästä asian seikkaperäisestä esittelystä asiahan on on tietysti näin että koko kuntasektori on valitettavasti ollut jo vuosia raskaasti alijäämäinen tietysti hallituksen esittämät ja eduskunnan päättämät toimet nyt näkyvät tosin niin että vaikka nyt tänä vuonna se paikallishallinnon rahoitusasema kyllä hieman vahvistuu se säilyy edelleen kohtalaisen raskaasti alijäämäisenä elikkä työtä riittää vielä myös tuleville vuosille joka tapauksessa pidän näitä esitettyjä toimia kuten myös tätä yhteisöveron jako osuuden muutosta tässä tilanteessa perusteltuna rouva puhemies tätä yhteisöveron jako osuuttahan on käytetty työkaluna aikaisemmin esimerkiksi uusien kuntatehtävien niin sanotun sadan prosentin kompensaation yhtenä työkaluna kun valtio eduskunta on säätänyt uusia tehtäviä kunnille ja sitten kun taas vastaavasti lain lain velvoitteen myötä on haluttu turvata se se sataprosenttinen rahoitus niin niin siinä tämä yhteisöveron jako osuus on työkaluna tietysti ollut hieman ongelmallisempi tai silloin on käytetty useampia eri eri työkaluja myös myös kiinteistöverotuksen alarajaa ynnä muuta mukana koska kuten myös myös täällä valiokunnan mietinnössä on hyvin tuotu esille

kuntien verotulojen kannalta vaihtelee riippuen kunnan kunnan elinkeinorakenteesta ja ja osin ehkä myös maantieteellisestä sijainnista niin niin

ne erot kuntien osalta ovat suuria niin kuin täällä myös kollegat ovat edellä todenneet rouva puhemies pidän tätä esitystä perusteltuna nimenomaan juuri sen takia että tämä on nyt tarkoitettu juurikin tämän koronakriisin aiheuttaman tulonmenetyksen paikkaamiseen vastaavasti tämä esitys tullaan ottamaan huomioon sitten myöhemmin verotulojen tasausjärjestelmässä vaikkakin se tulee jälkikäteen kuten edustaja essayah sen hyvin joka tapauksessa se se tulee huomioitua sitten siinä kokonaisuudessa tämähän on tietysti näin että että on varmasti perusteltua että meillä on jonkinkaltainen tasausjärjestelmä olemassa esimerkiksi myös oma kotikaupunkini rauma maksaa tätä tasausta elikkä elikkä kun olemme hyvin voimakkaasti teollisuusvaltainen seutukunta niin silloin meillä myös yhteisöverotuotot ovat olleet olleet kohtalaisen suuria toki nyt viime vuosina ne ovat vähän heikentyneet mutta siinä myös näkyvät nämä erot kuntien ja kaupunkien välillä

piti pyytää ihan sen takia puheenvuoro kun edustaja saramon puheenvuoro kalskahti korvaan sanoi että uudenmaan kunnat tukevat no tietysti voidaan miettiä että missä päin suomea syntyvät ne erilaiset jalostusarvot missä ovat metsät missä ovat pellot missä ovat elintarviketuotannon raaka aineet ja voidaan pohtia mistä loppujen lopuksi sitä tukea tulee ja mihin suuntaan jos ajatellaan vaikkapa oman kotikuntani kaikkein suurinta työllistäjää valiota siellä on pohjoismaitten suurin maidonjalostustehdas joka vie vie esimerkiksi maitojauhetta aasiaan vie afrikkaan vie ympäri maailmaa ja näitä toimipisteitä valiolta löytyy seinäjoelta joensuusta lapinlahdelta mutta sitten sen pääkonttori se sattuu nyt olemaan tuossa helsingin pitäjänmäellä siellä pitäjänmäellä ei ole yhden ainutta lehmää siellä on jonkun verran työntekijöitä ja kuitenkin tästä valionkin yhteisöveron tuotosta aika iso osa menee sitten helsingille sen takia että se pääkonttori ja siellä olevat työntekijät

sieltä maakunnista ympäri suomea ja sen tähden minä itse ajattelen että tämä tasausjärjestelmä ei ole mikään köyhäinapu tai joku hyväntekeväisyysjärjestelmä suomen kuntien välillä vaan se on todellakin se millä me tasapuolisesti koko maata haluamme kehittää ja kun kuitenkin täällä nyt ainakin suurella osalla toivon mukaan on se ajatus tässä salissa että me haluamme että koko maa pysyy asuttuna ja koko maata halutaan olla viemässä eteenpäin niin tässä ei ole mitään syytä tämäntyyppiselle ja ajatukselle siitä että nyt jotenkin uusimaa tässä nyt muuta suomea pyörittää kyllä yhtä lailla voi ajatella että täällä tulisi äkkiä nälkä jos jos lopetettaisiin sitten tuolta muualta päin esimerkiksi elintarviketuotannon raaka aineitten välittäminen elintarviketeollisuuteen ja siitä eteenpäin siinä mielessä pidetään koko suomi hyvässä kunnossa ja ja siksi valtionosuusjärjestelmässä tämä tasaus on ja sitä tulee tarkastella minä uskon että siinä vaiheessa kun tämä sote mylläkkä taas tänne taloon tulee ja ruvetaan puhumaan maakuntaverosta ja muista niin auta armias mikä tasausjärjestelmä siihenkin sitten vielä pitää pohtia kyllä tässä tätä tällaista erilaista verotulojen siirtelyä sinne tänne ja tuonne varmasti jatkossakin riittää riittää riippuen sitten siitä mitenkä monimutkaisia malleja me sitten olemme eteenpäin tästä talosta lykkäämässä

arvoisa puhemies ihan tähän loppuun todettakoon vielä se että kaiken kaikkiaan tietenkin oli hyvä että tämä kuntien tukipaketti kokonaisuudessaan tuli nyt keväällä itse asiassa tämän suuruus tämä miljardia kaiken kaikkiaan oli jopa hieman ennakoitua suurempi mutta se ei todellakaan poista sitä tosiasiaa puhemies että kyllähän se on vieläkin liian pieni siinä suhteessa että nämä menetykset kunnissa ovat valtavat minusta on tärkeää todeta myös eduskunnassa tässä salissa että pidämme varmasti kaikki hyvin tärkeänä sitä että hallitus on käytännössä nyt jo ikään kuin kertonut linjaavansa vielä uudelleen näitä asioita ja palaavansa näihin asioihin syksyllä uskoisin että jokaisen meidän kotikunnassa kotikaupungissa tätä syksyäkin odotetaan niin sanotusti sillä silmällä että mitä tukitoimia sieltä sitten vielä tulee mutta oli äärimmäisen tärkeää että tähän kohtaan tuli tämä

sinänsä olisi ihan hyvin voinut pistää jonkun lausuman tyyliin palataan syksyllä mutta en usko että se olisi tässä tapauksessa sen enempää välttämättä mitään varmentanut koska joka tapauksessa näin näin tulee käydä ja uskon että näin näin myös hallitus tulee puheidensa mukaisesti kaiken kaikkiaan toimimaan mutta kuten sanottu puhemies meidän on aika mahdoton tehtävä ajatella että me rupeaisimme tässä kiireellisesti kun täytyy näitä tukitoimia tehdä jokaista yhteisöveron jako osuuden

arvoisa rouva puhemies kuten totesin niin on oikein että rahaa siirtyy tasausjärjestelmän mukana nyt ja tulevaisuudessa näin aloitin ja näin oikeasti ajattelen ja nimenomaan en ymmärrä sitä vastakkainasettelua jota nyt tehdään että koronatuet pitäisikin jakaa joillain muilla perusteilla kuin koronaperusteilla että nyt isot kaupungit tai uusimaa saavat liikaa nyt puhutaan koronasta nyt ei puhuta alueellisesta tasauspolitiikasta tai muuten aluepolitiikasta sen verran korjaisin kuten tässä edustaja kemppi hyvin totesi että nykyäänhän yhteisöveroa jaeta niiden pääkonttorien mukaan vaan sen arvonlisäyksen mukaan mitä missäkin tehdään ja ja näinkin on hyvä eli tässä on ollut paljon hyviä puheenvuoroja niistä emme ole eri mieltä ja nyt toivoisin että toteutetaan sitä eduskunnan ja kuntienkin tahtoa että nyt korvataan nimenomaan koronan kustannuksia

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä verojaoston puheenjohtaja viitanen
arvoisa rouva puhemies kyseessä on niin sanotusti eräpäivätön laina eli tässä esityksessä esitetään että että laina valtioenemmistöiselle yhtiölle tai valtion osakkuusyhtiölle voitaisiin rahoitusaseman varmistamismielessä myöntää ilman lainansaajaa sitovaa eräpäivää jos se on talousarviossa erikseen sallittua me tässä toteamme valiokuntana että tämä on ihan tarpeellinen esitys kaiken kaikkiaan tämä muutos tuo lisämahdollisuuksia valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtioiden osakkuusyhtiöiden rahoitusaseman

tässä omassa mietinnössämme myös että tämä eräpäivättömyys sinänsä kuitenkin aina edellyttää eduskunnan päätöstä talousarviokäsittelyn yhteydessä ja näin ollen säännös turvaa valiokunnan mielestä oikealla tavalla myös eduskunnan finanssi ja budjettivaltaa
arvoisa puhemies todellakin tuolla valiokunnassa aika nopeasti tätä asiaa vietiin eteenpäin ja oikeastaan ainoastaan sitten kysyttiin sieltä valtiovarainministeriön osastolta tarkennusta siihen millä tavalla tämäntyyppinen laina tulee kirjata kun se tulee joko valtionyhtiön tai valtion osakkuusyhtiön kirjanpitoon todettiin että se riippuu siitä käytetäänkö kansainvälistä ifrs standardia vaiko vaiko sitten muuntajaa ja toisaalta sitten tuotiin esille se että sillä ei ole merkitystä esimerkiksi vähemmistöosakkaitten sen suhteen kun tämän selvityksen sieltä saimme asiaa vietiin eteenpäin tietysti tämä on aika lailla uusi avaus tällä sektorilla jos näin voisi sanoa tämäntyyppistä eräpäivätöntä lainaa meillä meillä ei ole ollut ollut välineistössä mutta on mielenkiintoista nyt sitten nähdä minkälaisissa tarkoituksissa sitä tullaan tarvitsemaan ja ja

eduskunnan pitää tietenkin edellyttää tekevän päätökset niin kuin tässä mietinnössä on sanottu että eduskunta tekee nämä päätökset ja pystyy koko ajan pysymään kärryillä siitä mikä merkitys sillä on valtion valtion rahoitustilanteeseen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kahdeksan nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tässä esityksessähän käydään läpi sitä että nyt kun tartuntatautilain mukaisesti voidaan voidaan tartuntatautitilanteeseen koulutuksen puolella puuttua niin meidän täytyy tehdä muun muassa perusopetuslakiin muutoksia tartuntatautiviranomaisilla on toimivalta tartuntatautilain perusteella sulkea esimerkiksi koulut ja ja oppilaitokset ja määrätä kokoontumisiin liittyviä rajoituksia siitä syystä jotta me pystymme sitten perusoikeudet pitämään yllä meidän täytyy tehdä muutoksia perusopetuslakiin ja tämä on todella tätä tätä koronaepidemiatilannetta varten hallituksen esityksessä esitetään perusopetuslakiin väliaikaista muutosta joka varmistaa sen että oppilaan oikeus saada opetusta toteutuu vaikka ja muita opetukseen käytettäviä tiloja suljetaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain nojalla esityksen tavoitteena on osaltaan hidastaa koronavirusinfektioiden ja tartuntojen leviämistä vähentämällä oppilaiden sekä opetus ja muun henkilöstön välisiä kontakteja sekä samalla turvata oikeus perusopetukseen tartuntatautitilanteessa hallituksen esitys mahdollistaa sen että koronaepidemian etenemiseen reagoidaan järjestäjäkohtaisesti sivistysvaliokunta korostaa että koronaepidemian kestosta ja kehittymisestä ei ole saatavissa yksiselitteistä tietoa eikä varmaa ennustetta tulevana syksynä perusopetuksen lähiopetusta voidaan joutua rajaamaan epidemiatilanteesta johtuen ja tartuntatautilain nojalla oppilaita luokkia tai koulujakin voidaan asettamaan karanteeniin näissäkin tilanteissa opetuksen on kuitenkin jatkuttava mahdollisimman normaalisti vaikkakin poikkeuksellisin keinoin ja näiden opetuksen poikkeusjärjestelyiden on perustuttava lakiin sivistysvaliokunta korostaa lähiopetuksen ensisijaisuutta ja mahdollisten poikkeusjärjestelyjen riippuvuutta tartuntalain nojalla tehdyistä alueellisista tai paikallisista toiminnan rajoituspäätöksistä mehän olemme saaneet myöskin tähän lausunnon perustuslakivaliokunnalta ja ja se on tässä liitteenä mutta valiokunnan näkemyksestä muutama sana esimerkiksi lapsen näkökulman huomioon ottamisesta valiokunta katsoo että hallituksen esityksessä lapsiin kohdistuvien vaikutusten ja perusoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on tehty perusteellisesti esityksessä on punnittu keskenään erityisesti lapsen oikeutta opetukseen parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan ja turvalliseen oppimisympäristöön on positiivista että esityksessä on tarkasteltu selvityksiä poikkeusajan opetusjärjestelyjen kokemuksista ja seurauksista valiokunta pitää ehdottoman tärkeänä että opetus ja kulttuuriministeriö tekee seurantaa koronatilanteen koronatilanteen vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja oppimiseen myös jatkossa lapsen oikeuksien rajoittamisen rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan saavutettavaan päämäärään nähden esityksessä esityksessä on hyvin punnittu erilaisia sääntelyvaihtoehtoja ja todettu valitun vaihtoehdon parhaiten turvaavan lapsen oikeuden opetukseen ja terveyteen jos koronavirustilanne pahenee uudelleen

mahdollistamia rajoittamisen perusteita ei käytetä muun rajoittamisen perusteena jatkossa sivistysvaliokunta korostaa lasten näkemysten selvittämisen tärkeyttä ja kiinnittää huomiota siihen että lasten näkemysten selvittäminen on jäänyt tästä hallituksen esityksestä pois esityksen mukaan lasten mielipiteiden selvittäminen on lapsivaikutusten arvioinnista arvioinnista jätetty pois kiireellisen aikataulun vuoksi näin todetaan sivulla kymmenennen esityksen valmistelussa on kuitenkin kuultu lukuisia muita tahoja kuten etujärjestöjä näin ollen oletettavaa on että myös lasten kuuleminen tässä heidän arkeaan oleellisesti koskettavassa asiassa olisi ollut mahdollista ja esityksen vaikutukset huomioon ottaen myös erittäin tärkeää valiokunta katsoo että kiire ei ole perusteltu syy sivuuttaa lasten mielipiteiden selvittämistä ja jättää niitä aikuisten näkemysten varjoon lapsen oikeus saada näkemyksensä huomioon otetuksi on yksi ykn lasten oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteista ykn lasten oikeuksien komitea on yleiskommentissaan numero kahteenkymmeneenkolmeen erikseen todennut että sopimusvaltioiden pitää kysyä paikallisesti ja kansallisesti lasten mielipidettä kaikista koulutuspolitiikan näkökohdista tässä yhteydessä valiokunta kiinnittää huomiota perusopetuslain oppilaiden osallisuutta koskevaan säännökseen jonka soveltaminen tulee ottaa huomioon mahdollisissa opetuksen järjestäjäkohtaisten päätösten valmisteluissa edellä mainitun säännöksen mukaan opetuksen järjestäjän on muun muassa kuultava koulun oppilaskuntaa ennen oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä hallituksen esityksessä sivuilla kahdeksaan viiva yhdeksään tuodaan esille turun yliopiston selvityksen tuloksia joiden mukaan oppilaiden kokemukset poikkeusajan opetuksesta ovat pääosin hyvät selvityksen perusteella oppilaat ovat kevään kaksituhattakaksikymmentä etäopetuksen aikana kokeneet eniten vaikutusta oppimiseen ja hyvinvointiin olleen sillä millainen yhteys heillä on ollut opettajaansa tämä tukee näkemystä siitä että koulun sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys oppilaan oppimiseen oppimismotivaatioon ja hyvinvointiin myös vanhemmille tehdyn kyselyn mukaan etäopetuksen kokemuksiin on erityisesti vaikuttanut opettajan yhteydenpito oppilaaseen ja vanhempiin selvityksen mukaan usea oppilas on kokenut saaneensa puutteellisesti tukea hyvinvointiinsa

yhdenvertaisesti ehdotettu lakimuutos saattaa johtaa tilanteeseen jossa lasten oikeus saada opetusta ei toteudu yhdenvertaisesti asiantuntijalausunnon mukaan kuluneen kevään poikkeusoloissa saatujen tietojen mukaan opetus ei tosiasiassa toteutunut yhdenvertaisesti vaan

ja ja saavutettavaa myös vammaisille oppilaille täällä otetaan kantaa muutenkin vammaisten henkilöitten oikeuksiin ja sivistysvaliokunta yhtyy näihin perustuslakivaliokunnan huomioihin sivistysvaliokunta korostaa että vammaisten oikeuksien yleissopimus on voimassa myös poikkeusoloissa saatujen tietojen mukaan oppilashuollon eli koulupsykologien ja koulukuraattorien sekä oppilasterveydenhuollon käyntejä toteutui poikkeusoloaikana huomattavasti vähemmän kuin normaalioloissa ja ja myös palvelujen saatavuudessa oli vaihtelua valiokunta korostaa että opiskeluhuollon palvelujen tarve korostuu etäopetuksen aikana muun muassa haavoittuvassa asemassa olevien oppilaiden kohdalla eikä niitä tule vähentää tai käynteihin pääsyä vaikeuttaa tehtäessä päätöksiä etäopetukseen siirryttäessä oppilashuollon avulla voidaan vähentää etäopetuksen aiheuttamaa henkistä kuormitusta tukea arjen säännöllisyyttä ja rakenteita ehkäistä koulupudokkuutta ja siten vähentää osaltaan syrjäytymisen vaaraa täällä otetaan kantaa myös kouluateriaan siihen kiinnitti huomiota myös perustuslakivaliokunta

sivistysvaliokunta pitää kannatettavana ja välttämättömänä että lainsäädännössä tuodaan selkeästi esiin oppilaan oikeus maksuttomaan päivittäiseen kouluateriaan pakottavista syistä voidaan pitää hyväksyttävänä että ruokailua ei voida järjestää ohjattuna etäopetuksessa oleville tartuntariskin vuoksi sen sijaan aterian täysipainoisuudesta poikkeamista etäopetuksessa olevien kohdalla

ei ole esityksessä riittävästi perusteltu tilannetta jossa kaikki kunnat eivät tarjoa kouluateriaa ei voi pitää hyväksyttävänä tässä kuitenkin sitten toteamme että sivistysvaliokunta pitää tärkeänä että opetuksen järjestäjä päättää oman kokonaisvaltaisen tarkoitusmukaisuusharkintansa mukaan millä tavalla perusopetuslain mukainen maksuton ruokailu oppilaille toteutetaan käytännössä täällä meidän mietinnössämme puhutaan myöskin soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä oppilaista nehän on täällä määritelty ja sitten meillä on myös yksittäiseen oppilaaseen kohdistuvia rajoituksia ja opetusjärjestelyjä käyty läpi kannattaa lukea hyvin tarkkaan tätä meidän mietintöämme siellä on hyvin paljon erilaisia

lakiehdotukseen pienen pienen stilistisen muutoksen kahdenteenkymmenenteen a pykälään mutta muuten esitämme hyväksyttäväksi tätä lakia samalla tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia näitä henkilöitä jotka ovat tuottaneet paljon tietoa tähänkin tähänkin mietintöön ja lakiesitykseen jotta laista laista saadaan sellainen että sitä pystytään toteuttamaan turvallisuusnäkökulmat mutta myös perusoikeudet

arvoisa herra puhemies kiitän ensinnäkin tästä hallituksen esityksestä ja kulttuuriministeriötä on ihana toimia sivistysvaliokunnassa kun esityksiä tuodaan näin omatoimisesti ja nopeassa aikataulussa meille käsiteltäväksi ja ne ovat näin hyvin valmisteltuja poimin täältä perustuslakivaliokunnan lausunnosta yhden virkkeen perustuslakivaliokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen että perustuslain kuudennentoista pykälän ensimmäisessä momentissa ei edellytetä tiettyä perusopetuksen toteuttamistapaa eikä siirtyminen lähiopetuksesta etäopetukseen sinänsä merkitse

varsin hyvä havainto siitä että vaikka etäopetukseen on korona aikana liittynyt myös yhdenvertaisuuden kannalta haasteita niin lähtökohtaisesti etäopetus ei ole välttämättä perusoikeusrajoitus tämä huomio onkin hyvä pohja tälle etäopetuksen niiden tilanteiden kehittämiselle myöskin jatkossa kaiken kaikkiaan olen ilahtunut siitä että esimerkiksi turun yliopiston selvityksen mukaan etäopetustilanteet on koettu laajasti positiivisina ja hyviä käytäntöjä on lähtenyt syntymään tämmöiseen yhdessä yössä hypättyyn digiloikkaan etäopetustilanteisiin mutta on myös on myös mainittava että että opettajan merkitys on korostunut on ollut nähtävissä että opettajalla on suuri merkitys siinä miten lapset ovat oppineet ja millaisia käytäntöjä luokkatilanteissa on tehty opettajana uskallan linjata että pelkät kirjalliset tehtävät eivät ole riittävä oppimisen perusta ja myös tällaisiin tilanteisiin on paikoitellen ympäri suomea koronan myötä päädytty perheen merkitys on myös korostunut mikä on syytä huomioida että ei ole aina sellaista tilannetta että koulu toimisi tiiviissä yhteydessä perheen kanssa ja tällaisessa tilanteessa kuten tämäkin hallituksen esitys esittää tulisi olla saumatonta kaiken kaikkiaan seurantaan ja lapsivaikutusten arviointiin tulee kiinnittää huomiota on ilmiselvää että meidän tulee paitsi seurata tätä mennyttä tilannetta tutkia sitä vielä lisää tutkia lapsivaikutusten arvioinnin kautta tulevia etäopetustilanteita ja hyödyntää sitä tietoa jatkossa vieläkin paremmin opiskeluhuollon palveluista ei voi luopua minkäänlaisessa etäopetustilanteessa sen olemme myös näihin valiokunnan lausuntoihin painavasti kirjoittaneet eikä myöskään lämpimästä ruuasta voi luopua siitä on pidettävä huolta mutta esimerkiksi pitkien etäisyyksien suomessa niissä kunnissa joissa etäisyydet ovat pitkiä tämä hallituksen esitys sallii käsittääkseni sen että että esimerkiksi ruuat voidaan toimittaa maanantaina ja sitä kautta vähentää näitä kuljetuskertoja mikäli lapsi on etäopetuksen piirissä tämä ehdotettu momentin muutos tuo tuo meille väliaikaista parannusta tähän tilanteeseen se ei ole pysyvä vaan kahden kuukauden määräajalla tapahtuva muutos ja palaankin siihen kohta tarkemmin

arvoisa herra puhemies peruskoulujen rehtorit ja opettajat ja koulun väki tekivät hienon työn kun hyppäsivät nopeasti etäopetukseen ja melkein yhtä nopeasti takaisin lähiopetukseen heille saamme olla suuressa kiitollisuudenvelassa opimme paljon syksyä ja tulevaisuutta varten kun nyt poikkeusolot päättyivät jatkamme koronan kanssa elämistä ja mahdolliseen toiseen aaltoon valmistautumista normaalilainsäädännön kautta nyt toimitaan tartuntatautilain ja perusopetuslain pohjalta ja jälkimmäistä tässä ollaan muuttamassa määräaikaisesti laki tulisi voimaan elokuun alussa ja olisi voimassa joulun yli eli vuoden loppuun kun rajataan perusoikeuksia ja tehdään tällaisia määräaikaisia lainmuutoksia on tärkeää että ajanjakso on selkeästi rajattu eikä se ole aivan kuin varalta liian pitkä jos lakia on tarve jatkaa sitä tulee katsoa loppusyksyllä kun tiedämme millainen tautitilanne kotimaassamme on nyt kun tätä lakia väliaikaisesti muutetaan ja halutaan näin ehkäistä taudin leviämistä ja lieventää haittoja ja turvata opetuksen turvallinen järjestäminen niin on hyvä muistaa että jokaisella lapsella on oikeus saada perusopetusta kaikenlaisina aikoina ja niin kuin kuin puheenjohtajamme edustaja risikko nosti esille lapsen oikeuksien sopimus ja vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus ovat voimassa kaikenlaisissa olosuhteissa ja tämä on haluttu ottaa myöskin sivistysvaliokunnan lausunnossa huomioon koska tautitilanne on erilainen eri puolilla suomea ja sitä se voi olla myöskin syksyllä kun koulu alkaa on tarpeen että alueellisia ja paikallisia ratkaisuja voidaan tehdä

näiden poikkeusten ulkopuolelle jäävät samat ryhmät kuin nyt keväällä ja näiden ryhmien kriteereitä arvioitiin kattavasti kevään kokemusten pohjalta on pienet lapset erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat ja valmistavan koulutuksen oppilaat tämä on perusteltua sivistysvaliokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen että oppilaalla on oikeus saada opiskelijahuoltoa ja koulunkäynnin tukea myöskin näiden olojen aikana siitä emme voi tinkiä myöskään syksyllä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä esitetään perusopetuslakiin väliaikaista muutosta joka varmistaa sen että oppilaan oikeus saada opetusta toteutuu vaikka kouluja jouduttaisiin sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain nojalla syksyllä

vuosiluokkien oppilaat ja esimerkiksi erityisen tuen oppilaat tämän lisäksi on syytä korostaa myös tätä vanhempien lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimista joillekin lapsille etäopiskelu on erittäin vaikeaa ja epäonnistuminen helposti johtaa syrjäytymisvaaraan sivistysvaliokunta on tehnyt erittäin hyvän mietinnön ja haluan tässä korostaa vain muutamaa perustuslakivaliokunnassa esille tullutta asiaa valmiuslaki antoi opetuksen järjestäjille suuren harkintavallan perusopetuksen ja tuen järjestämisessä ja tämä johti myös yhdenvertaisuuden kannalta ongelmiin käytännössä järjestelyt olivat alueellisesti ja kuntien ja jopa koulujen ja opettajien välillä kovin erilaisia ja oppilaan saamat oppimisen tuen palvelut riippuivat täysin siitä missä kunnassa perhe asui valmiuslain aikana rajoitettiin opetuksen järjestäjien velvollisuutta järjestää muun muassa perusopetuslain mukaista oppimisen tukea ja oppilashuoltoa perustuslakivaliokunta korosti omassa lausunnossaan että tällä säännöksellä poikettiin subjektiivisesta oikeudesta maksuttomaan perusopetukseen erityisesti oppimisen tuen ja yksilöllisen huomioimisen puutteet aiheuttivat monelle oppilaalle vaikeuksia saavuttaa etäopetuksen aikana oppimistavoitteita kaikissa perheissä ei ollut mahdollisuuksia tukea lasten oppimista ja opiskelua samalla tavalla ja siitä johtuen lapset joutuivat eriarvoiseen asemaan näistä virheistä on syytä oppia ja jatkossa on pidettävä huolta siitä että oppilaiden mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen ja opinnoissa etenemiseen taataan yhdenvertaisesti toisaalta sivistysvaliokunnan tavoin haluan korostaa että tässä lakiesityksessä ei ole kysymys kokeilusta vaan poikkeusjärjestelyistä joihin toivottavasti joudutaan mahdollisimman vähän turvautumaan kaikissa olosuhteissa on kuitenkin turvattava oppilaan oikeus opetukseen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimisen tukea ei saa karsia vaikka sen toteuttamistapoja joudutaankin soveltamaan tosiasiassa moni oppilas tarvitsee etäopetuksessa enemmän tukea kuin normaalissa oppimistilanteessa perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota myös vammaisten oikeuksien yleissopimuksen toteutumiseen eli siihen että esteettömyys ja saavutettavuus on varmistettava ja ja tämä tarkoittaa myös kohtuullisten mukautusten järjestämistä aivan lopuksi arvoisa puhemies puhemies haluan todeta että nyt tarvitaan resurssien kohdentamista lasten ja nuorten auttamiseen sillä suurelle osalle heistä korona aika on ollut raskasta nyt on nopealla aikataululla puututtava lasten ja nuorten eriarvoistumiseen ja perheitä koskevaan polarisaatioon jonka koronakriisi on tuonut näkyväksi osittain se näyttää myös pahentuneen erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin lapsiin ja nuoriin

herra puhemies kiitoksia valiokunnan puheenjohtajalle asian esittelystä tässä kevään aikanahan sivistystoimenjohtajat rehtorit opettajat koulunkäyntiavustajat ja koulujen muu henkilökunta äärimmillään tämän koronatilanteen vuoksi ja ja pidän itse erittäin hyvänä sitä että että nyt ministeriö on tuonut sitten valtioneuvoston kautta eduskuntaan esityksen jolla poikkeusolojen opetusjärjestelyitä pystytään täsmentämään ja myös myös korostamaan tiettyjä asioita pidän erittäin hyvänä tekijöitä mitä on myös tässä keskustelussa tuotu esille jotka koskevat lasten oikeutta oppimiseen tukipalveluihin niihin ikään kuin opetuksen järjestämisen puitteisiin myös entisenä okmn työntekijänä kun näitä asioita aikaisemmin olen pyöritellyt niin ymmärrän että että ne ovat herättäneet myös paljon paljon haastetta kentässä minusta esitys on on tässä mielessä kyllä hyvin kannatettava ja ja haluan vielä korostaa sitä että kuitenkin esitys on on tehty hyvin poikkeuksellisiin tilanteisiin ja kuitenkin lähtökohta on se että että perusopetus tullaan järjestämään lähiopetuksena myös jatkossa ellei nyt sitten tässä pandemiatilanteessa tapahdu jotain muutosta herra puhemies aivan aivan loppuun voisin todeta laajemmin tähän tähän teemaan liittyvänä että nyt kun omassa kotimaakunnassani satakunnassa käynyt keskustelua paljon myös opettajien ja sivistystoimenjohtajien kanssa niin niin haluan nostaa esille myös sen sen tärkeän informaation ja ohjauksen mitä esimerkiksi opetushallitus antaa kentälle koska varsinkin yläkoulujen henkilökunta on antanut palautetta siitä että monta kertaa nämä ohjeistukset on on rakennettu ikään kuin sanotaan alakoululuokkien toiminnan perusteella ja ja on koettu että tietyiltä osin ohjeistuksessa mitä on annettu olisi täsmentämisen varaa minusta tämä on nyt hyvä hyvä paikka myös tuoda tämä esille koska koska kuitenkin tämä kevät meni tämän akuutin kriisin hoitamisessa ja ja tulipalojen sammuttamisessa mutta varsinkin nyt kun te sivistysvaliokunnan jäsenet käytte keskustelua myös opetushallituksen suuntaan ja kun myös sieltä heidän virkamiehensä ovat teillä kuultavana niin niin minusta on hyvä tuoda esille myös se että että myös oph oph käy sitä omaa toimintaansa läpi ja ja tarkistaa ja pohtii sitä miten tämä ohjeistus on sinne kentälle toiminut koska kuitenkin hekin joutuivat aika kovassa paineessa tekemään työtä kevään osalta ja ja luulen että kaikki työ mitä on tehty aikaisemmin on perusteltua nyt myös läpi
arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on tarpeellinen kun valmiuslaista olemme nyt luopumassa jotta perusopetuslain muutoksilla voidaan tarvittaessa siirtyä etäopetukseen ja määräaikaisella lainmuutoksella tämä sitten ollaan mahdollistamassa tässä valiokunta on tehnyt erinomaista työtä kiitokset valiokunnan puheenjohtajalle edustaja risikolle joka esitteli mietintöä tässä on nostettu hyvin esille niitä kokemuksia mitä jo tässä lyhyellä ajalla on saatu etäopetuksesta ja toisaalta sitten niitä korjauskohtia joita tarvitaan esimerkiksi mietinnössä on hyvin otettu esille nämä opiskelijahuollon palvelut kouluruokailu ja myöskin oppimisen tuen saanti jotka olivat vähän voisiko sanoa epätasa arvoisessa tilanteessa tuolla kunnissa eri puolilla suomea niitä tulkittiin vähän eri tavoin ja ja joissakin kunnissa joissakin kunnissa kertakaikkisesti asioita myöskin laiminlyötiin siinä mielessä huomion kiinnittäminen näihin asioihin tässä mietinnössä

erittäin keskeistä tietysti sitten se että tämä lähiopetusoikeus edelleenkin on näillä ensimmäisen viiva kolmannen vuosiluokkien oppilailla erityisen tuen tarpeessa olevilla pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ja myöskin perusopetukseen valmistavien henkilöitten kohdalla on myöskin tärkeää arvoisa puhemies nyt kun siirrymme todennäköisesti kohti normaalimpia oloja niin tällaisen lainsäädäntömuutoksen tekeminen on tärkeää jotta pystymme sitten voisiko sanoa tavallisen lain puitteissa tarvittaessa palaamaan etäopetukseen tietysti kaikki täällä toivomme että tätä tarvetta ei tulisi vaan pystyisimme sitten lähiopetuksen kautta jatkamaan oppilaitten

arvoisa herra puhemies on erittäin hyvä että hallitus on tämän esityksen tuonut ja valiokunta on tehnyt erittäin hyvän mietinnön tästä kokemukset etäopetuksesta kevään aikana ovat olleet ehkä pääsääntöisesti hyviä mutta toisaalta melko kirjavia eli meillä on ollut se joukko haavoittuvassa asemassa olevia lapsia joihin jopa ei ole saatu edes yhteyttä ja jotka ovat kärsineet

erittäin kuormittavaa on hyvä että näitä kokemuksia on koottu ja ja niistä opitaan ja tämä määräaikainen lakiesitys on edelleen tarpeen olla olemassa

itse mietin sitä että tämä lakiesityshän on voimassa vuoden loppuun asti mikä on varmasti erittäin tarkoituksenmukaista tässä tilanteessa ajatellen nimenomaan mahdollista koronaepidemian toista aaltoa mutta onhan mahdollista että jokin muukin epidemia kuin korona voi joskus myöhemmin aiheuttaa tarpeen poikkeusjärjestelyille ja sen vuoksi jatkossa kannattaa harkita olisiko meillä tarpeen olla pysyvästikin tämäntyyppinen laki varalla patteristossa otettavaksi käyttöön jos jos tarvetilanne tulee nostan esiin kysymyksen kouluateriasta tässä mietinnössä ajattelen että on hyvin tärkeää pitää kiinni maksuttoman kouluaterian periaatteesta joka kuuluu kaikille lapsille ei pelkästään vähävaraisille tässähän nyt tämän etäopetusjakson aikana kunnissa toimittiin hyvin eri tavoin joissakin kunnissa järjestettiin jopa mahdollisuus käydä ruokailemassa joissakin jaettiin näitä ruokakasseja kaikille joko joko useamman kerran viikossa tai kerran viikossa ja sitten oli kuntia joissa ei järjestetty minkäänlaista ruokailua ja joissakin ruokakassit jaettiin vain vähävaraisille oppilaille mikä koettiin hyvin leimaavana mielestäni nyt on kyllä tärkeää että tässä otetaan selkeä kanta että maksuton kouluruokailu on yksinkertaisesti oikeus joka on jatkossa

arvoisa puhemies otan täältä mietinnöstä vielä hieman opettajienkin näkökulmasta mitä täällä lausuimme asiantuntijalausunnon mukaan etäopetusjakso on ollut hyvin kuormittava opettajille kuormitusta on aiheuttanut etenkin oppilaiden kasvanut yksilöllinen ohjauksen tarve asiantuntijakuulemisessa on korostettu opettajien ja oppilaiden todellista opetuksellista vuorovaikutusta etäopetusjakson seurantatietojen mukaan joka viides opettaja arvioi että käytettävissä olleilla välineillä ei voinut toteuttaa reaaliaikaista etäopetusta oppilaiden enemmistön kanssa etäopetusyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa noudatetaan lukujärjestystä sekä koulun työaikoja ja vuosisuunnitelmaa niin että poissaoloja opetuksesta seurataan normaalitapaan opetuksessa käytettävien välineiden tulee perusopetuksessa olla oppilaille maksuttomia ja opetuksen järjestäjän on näin ollen varmistettava että etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa oppilailla on toimintaan tarvittavat välineet tämän opetusmuodon soveltuvuutta on esityksen mukaan arvioitava oppilaan iän ja edellytysten mukaan opetusjärjestelyt joissa oppilaan opetus typistyy kirjallisiin itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin eivät asiantuntijan arvion mukaan täytä oppilaan oikeutta saada opetusta

opiskelua sivistysvaliokunta pitää tärkeänä että mahdollisissa tulevissa poikkeusjärjestelyissä turvataan kaikin tavoin oppilaiden yhdenvertaiset oikeudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen opettajan kanssa hallituksen esityksen mukaan opetus ja kulttuuriministeriössä on tunnistettu tarve arvioida laajemmin kriisitilanteisiin ja normaaliolojen häiriö ja erityistilanteisiin soveltuvan toistaiseksi voimassa olevan säännöksen tarpeellisuutta lainsäädännön muutos edellyttää usean hallinnonalan yhteistyötä ja laajempaa arviointia lainmuutoksen tarpeellisuudesta sivistysvaliokunta kannattaa hallituksen esityksessä tarkoitetun arvioinnin toteuttamista kiitos

arvoisa herra puhemies tämä kannattamani hallituksen esitys perusopetuslain muuttamisesta etäopetuksen mahdollistavaksi mahdollistavaksi on luonteeltaan määräaikainen vuoden loppuun se on sidottu tartuntatautitilanteisiin ja se on mahdollista yhtäjaksoisesti vain kahden kuukauden ajan

on tuonut heille uudenlaista mahdollisuutta oppimiseen ja myös uudenlaisia taitoja ja sen takia mielestäni edustaja räsäsen kysymys siitä olisiko syytä olla myös jonkinlaista pysyvämpää ratkaisua etäopetuksen sallimiseksi on mielestäni ajankohtainen jo tässä kohtaa eikä vasta silloin joulukuussa kun alamme tätä asiaa pohtimaan pohtimaan tämän hallituksen esityksen rauettua

esimerkiksi tartuntatautitilanteissa myös niissä tilanteissa kun kotona on joku perheenjäsen jonka tilanne estää lapsen opiskelun esimerkiksi syöpäpotilas tai muu vastaava tai jos opettajan tilanne on sellainen että opettaja ei voi ei voi mennä luokkatilanteeseen niin voitaisiin sitten tehdä etäopetus sen perusteella

lapsen edun kannalta olisi olisi perusteltua että lapsi olisi etäopetuksessa lähiopetuksen sijaan sen tämä aloite mahdollistaisi kuitenkin näen että ensisijaisen opetusmuodon ensisijaisen opetusmuodon tulee aina olla lähiopetus ja sitten tapauskohtaisesti pitää harkita niitä tilanteita kun yksilölle yksittäiselle lapselle on parempi olla etäopetustilanteessa ja että sitä kautta hän pystyy parantamaan oppimistuloksia tai että esimerkiksi yhdenvertaisuus toteutuu paremmin hän on etäopetuksessa nähdäkseni tämmöinen pysyvämpi ratkaisu parantaisi myös lapsen oikeusturvaa onhan niin että nykyiselläkin lainsäädännöllä on tehty näitä etäopetustilanteita mutta kun sitä ei ole lakiin kirjattu selkeästi niin siellä on myös aika paljon tulkinnanvaraista ja täten koulutuksen järjestäjille on sitten jäänyt hyvin iso rooli siinä missä tilanteissa etäopetukseen voidaan päätyä lapsen oikeusturvan kannalta olisi syytä varmasti tehdä jonkinlaista pysyvämpää ratkaisua

arvoisa herra puhemies tämä poikkeusjärjestelyn mahdollisuus on tärkeä ja tarpeellinen kun olemme nyt kevään kokemusten pohjalta paljon kuulleet tämän etäopetusajan vaikutuksista niin siitä on sitten syntynyt tämä laaja laaja sivistysvaliokunnan mietintö niin kuin on täällä jo todettu etäopetus on koettu eri tavoin osa myöskin erityistä tukea tarvitsevista lapsista on kokenut ajan parempana koska ryhmät ovat olleet pienempiä ja kiusaamista on ollut vähemmän kun palaamme normaalioloihin näihinkin asioihin on hyvä palata me emme saa hyväksyä kouluissa kiusaamista missään muodossa sivistysvaliokunta kiinnitti huomiota myös siihen että se kuinka paljon opettaja on ollut yhteydessä oppilaisiin on vaikuttanut lasten hyvinvointiin meillä oli käsillä karvin eli kansallisen arviointikeskuksen raportti jossa kuvataan sitä että perusopetuksen oppilaan osaaminen on heikompaa mikäli oppilaalla on erityisen tuen tarve kielellisiä tai oppimisen vaikeuksia tai jos hän on syntynyt loppuvuodesta tai jos koulutuksen näkökulmasta lapsi on vanhempien mukaan sosioekonomisesti matalammassa ryhmässä saimme kuulla myöskin lastensuojelun kuulumisia koulunkäynnin vaikeudet on yksi kuormitustekijä huostaanottojen taustalla siksi onkin äärimmäisen arvokasta että neljännessä lisätalousarviossa suunnattiin varoja myöskin perusopetukselle tämän koronakevään vaikutusten hoitamiseen ja niihin tukitoimiin joita myöskin tulee olla sitä opiskelijahuoltoa oppilashuoltoa avustamista ohjaamista ja erityisopetusta sitä tarvitaan myöskin syksyllä olimmepa missä oloissa tahansa sitten mielellään lausun muutaman sanan vielä tuosta ruoka asiasta se tilannehan vähän eli tänä keväänä ja ohjeistukset vähän kehittyivät perustuslakivaliokuntakin kiinnitti huomiota siihen että kaiken kaikkiaan myöskin syksyä varten ohjeistusta tulee selkeyttää

arvoisa herra puhemies koulut ovat tehneet historiallisen digiloikan kevään aikana ja olisi toivottavaa että näitä kertyneitä valmiuksia voitaisiin epidemian jälkeenkin hyödyntää ja tietenkin myös erityisesti siinä tilanteessa jos tämä epidemiatilanne syksyllä edelleen sitä vaatii täällä on keskustelussa kiinnitetty huomiota siihen että vaikka näitä kielteisiä kokemuksia on ollut niin todellakin jotkut oppijat oppijat ovat kokeneet erityisesti hyötyneensä tästä etäopetuksesta he ovat pystyneet aiempaa paremmin keskittymään opetukseen ja ja edistymään siinä siinä mielessä tämä edustaja kempin tekemä lakialoite ja ja keskustelunavaus on kyllä tarpeellinen ja ja sitä sitä todellakin kannattaa vakavasti pohtia että onko muitakin sellaisia tilanteita joissa lapsen etu edellyttäisi sitä että hänelle tarvittaessa mahdollistettaisiin näitä

keinoja

ja todellakin arvoisa puhemies on huomattava se että tämän kevään aikana olemme nähneet sen miten yksilöllisiä miten erilaisia koululaiset ovat ja myös miten erilaisia heidän perhetaustansa ovat ja

arvoisa puhemies äsken esittelin mietintöä ja ja siitä vielä muutama sananen siinä mielessä että että tässähän hyvin paljon aivan niin kuin täällä tuli muidenkin esityksissä korreloi se miten sieltä kotoa käsin miten vanhemmat läheiset tukevat myöskin että minkälaiset välineet ovat käytössä ja mikä on se opettajan kyky auttaa ja tukea ja kuinka paljon hänellä on siihen resursseja elikkä siinä mielessä nämä asiat korreloivat siihen mutta kyllä tätä kannattaa selvittää sitten vielä sanon tuohon mitä edustaja räsänen ja edustaja kemppi nostivat esille

valiokunnan mietinnössäkin todetaan että nyt selvitetään pitäisikö tai voisiko tätä ottaa myöskin vähän pitempiaikaisena ja voisi sanoa tällaisena mahdollisuutena käyttää myös etäopetusta tilanteissa tarkkarajaisesti rajatuissa tilanteissa joissa se on tarkoituksenmukaista ja välttämätöntä olen itsekin kantaa ottanut ja tehnyt siitä kirjallisen kysymyksen ja esittänyt siinä että tämä laajennettaisiin perusopetuslakiin koska perusopetushan ei tunne tällä hetkellä etäopetusta ammatillinen opetus tuntee mutta ei ei varsinaisesti perusopetus nyt pitää aina muistaa se kuten edustaja kemppikin ansiokkaasti totesi että totta kai ensisijaista on lähiopetus mutta saattaa olla sellaisia tilanteita että se lapsen oikeus onkin toteutumassa vain ja ainoastaan siten että että me voimme etäopetuksella hoitaa tällaisia ovat muun muassa harvinaiset kielet kun on pieniä ryhmiä ei ole muuta mahdollisuutta kuin etäopetuksen kautta sitten on juuri tällaisia kiusaamistapauksia on myös ahdistuneisuustilanteita ahdistuneisuustilanteita nuorilla ja lapsilla jolloin on parempi sitten ollakin siellä etäopetuksessa

mikään säästökohde mutta sellaisissa tilanteissa kun sen avulla pystytäänkin lapsen oikeudet hoitamaan ja varmistamaan paremmin kuin lähiopetuksella niin olisi mielestäni erittäin tärkeää että lakiin saataisiin sellainen muutos että että tämä pystyttäisiin pystyttäisiin järjestämään tulevaisuudessa totta kai tämä vaatii sitten myöskin koulutusta tämä vaatii koulutusta opettajille tämä vaatii välineitä ja sitten tämä on ihan opettajankoulutusasiakin hienoa että sivistysvaliokunta kävi tästä aiheesta erinomaisen keskustelun ja olemme aika pitkälle samaa mieltä tai siis sanotaan ei aika pitkälle vaan me olimme kyllä ihan samaa mieltä kaikki kiitos